Koska vaikuttaa siltä ja toivoisin, että komission jäsenkin tätä jotenkin kommentoisi että tämä talouskriisi vie tasa arvoa huonompaan suuntaan, koska esimerkiksi julkisen sektorin saneeraukset kohdistuvat nimenomaan naisiin.